Kuten tässäkin keskustelussa on jo todettu, tieteen näkökulmasta sovittu aikataulu on aivan liian hidas estämään ilmastonmuutoksen kiihtymistä kohtalokkaasti. EU sai Durbanissa melkein kaikki muut suostumaan lisäaskeliin. Nyt on aika tehostaa omien ilmastotoimiemme tasoa. IPCC kehottaa teollisuusmaita vähentämään päästöjä 25 prosenttia vähintään vuoteen 2020. Meidän lainsäädäntömme sanoo vain 20 prosenttia. Meidän päästötavoitettamme pitää tiukentaa. Kuuma ilma Kiotossa pitää eliminoida. Biopolttoaineille pitää saada kriteerit, joilla estetään luonnonmetsien muuttaminen biopolttoainepelloiksi. Tervahiekkaa ja muita likaisia uusia fossiililähteitä tulee kohdella niin likaisina kuin ne ovat. Laivaliikenteen päästöjä tulee suitsia. Lyhyesti sanottuna meidän pitää tiukentaa omia toimiamme vastaamaan sitä, että maapalloa ei päästetä lämpenemään yli kahta astetta.